ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

teknisluontoisesta pienestä korjauksesta ampuma aselainsäädännössä maamme ampuma aselainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina itse asiassa lukuisia kertoja muutokset on tehty usein hyvinkin nopealla aikataululla ja voisi sanoa että välillä lähes paniikinomaisesti reagoiden tapahtuneisiin jokainen kouluampuminen tai muu ampumatapaus asein on on aina vakava asia ja se pitää vakavasti ottaa en en sitä ole sanomassa mutta usein tässä unohdetaan se että syy on jossain muussa kuin aselainsäädännössämme ymmärrän valtaosan uudistuksista joita olemme tehneet ehkä viimeisten kahdeksan vuoden aikana mutta olen sitä mieltä että nyt on jo lainsäädännössämme useita ongelmakohtia ja epäselvyyksiä jotka voivat jo merkittävästi hankaloittaa vastuullista ja turvallista ampumatoimintaa ja ampumaurheilua ja metsästystä

pariin pääseminen myös aseen hankinta on minusta tehty tietyissä tilanteissa turhan paljon viranomaisiakin työllistäväksi eikä ole edes turvallisuuden kannalta perusteltua esimerkiksi vaatia kaikkien uusien aseiden näyttövelvoitetta poliisille lainsäädäntö itse asiassa menee niin että tuon aseen voi käydä näyttämässä kuka tahansa kenellä on vastaavaan aseeseen lupa ja jopa tehdä sen niin että vie matkassaan vaikkapa kaksikymmentä asetta kerralla poliisin tarkastettavaksi voi kysyä

perusteltua keventää ampuma aselupamenettelyä myös esimerkiksi tilanteissa joissa vanha luvallinen ase uudistetaan vastaavan tyyppiseen uudempaan aseeseen siis niin että aseiden kokonaismäärä ei kasva

kohtuullistettaisiin niiltä osin missä se on järkevää arvoisa puhemies euroopan komissio on myös suunnittelemassa aselainsäädännön kiristämistä lainsäädäntömuutosten ja tämän keskustelun taustalla ovat ranskassa tapahtuneet terroriteot ja ja niiden myötä asedirektiivin kiristämisessä olisi kyse luvallisten itse lataavien aseiden täyskiellosta eli juuri niiden aseiden joita esimerkiksi suomessa reserviläisammunnoissa suurilta osin käytetään itse asiassa tälläkään uudistuksella ei olisi minkäänlaista merkitystä luvattomiin aseisiin joita yleensä näissä vakavissa tapauksissa käytetään suomen reserviupseeriliiton puheenjohtaja mikko halkilahti on esimerkiksi nostanut esille tämän huolen ja pidän erittäin tärkeänä että vaikka tästä päätös tehdäänkin eu tasolla seuraamme aktiivisesti suomessa sillä meillä on monesta maasta poikkeava puolustusratkaisu joka perustuu laajaan reserviläisarmeijaan ja siellä esimerkiksi reserviläisammunnat ovat tärkeä osa tämän hyvän puolustuskyvyn turvaamisessa toivon että emme mene sellaiseen lainsäädäntöön että esimerkiksi estämme tämän harrastuksen joka joka suomessa on laajaa hyvin valvottua ja määrätietoista mitä esimerkiksi reserviläisten keskuudessa tehdään meidän tilanteemme on erilainen kuin monessa muussa eu maassa ja tässä tilanteessa meidän pitää tunnustaa ja tunnistaa oma erityisasemamme ja pitää huolta että emme tee eu lainsäädännössä tässäkään sellaista virhettä joka

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen käytti varsin hyvän ja kattavan puheenvuoron aselainsäädännöstä suomessa on syytä olla huolissaan tästä euroopan unionin uudesta asedirektiivistä jossa ollaan suunnittelemassa merkittäviä tiukennuksia jopa mennään niin pitkälle että ei puhuta pelkästään itselataavista sarjatuliaseista vaan puhutaan siitä miltä ase näyttää voidaanko se tulkita sotilasaseen näköiseksi ja meidän täytyy ehdottomasti vastustaa kaikkia sellaisia muutoksia jotka vaikeuttavat ampumaurheilun harrastajien sekä metsästäjien asemaa suomessa

koska ette ole käynyt yhdenkään ampumaseuran tällaista turvallisen ampujan kurssia tässä vaiheessa totesin että voitaisiinko tulkita koska minulla on oikeus ampua ja ammuttaa kaikilla suomen jalkaväen aseilla pistoolista panssarintorjuntaohjukseen että kykenisin myös turvallisesti pistoolia käsittelemään ja onneksi näin voitiin tulkita

täytyy keventää ja voisimme vakavasti harkita esimerkiksi tällaiseen aseajokorttiin siirtymistä siinä luvan haltijalla olisi oikeus hankkia tietty määrä rekisteröityjä ampuma aseita hallintaansa ja tämä hankkimislupamenettely käytäisiin kaikessa laajuudessaan läpi ainoastaan yhden kerran

hyvät ja hyvin perustellut puheenvuorot viimeksi kun aselakia uudistettiin sehän tehtiin valtavassa julkisuuspaineessa johtuen näistä kouluampumistapauksista ja kuitenkin tilanne oli se että jo vanhan aselain mukaan ei olisi pitänyt myöntää kummallekaan kouluampujalle lupaa kyseisen aseen hankintaan ja hallussapitoon mutta aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje sotki terveen maalaisjärjen käytön silloin kun viranomainen miettii kuka on sovelias hankkimaan minkäkinlaisen aseen tuo edustaja kärnän esimerkki siitä minkälaisiin älyttömyyksiin voidaan vieläkin mennä oli hyvin kuvaava mutta kuvaavaa oli myöskin se että kun aselakiuudistusta käsiteltiin tässä salissa ja ja siellä oli oli valtava määrä kohtia jotka valiokunnassa piti muuttaa oli kohtia jotka olivat ristiriidassa perustuslain kanssa niin jäi sinne vielä ainakin yksi yksi semmoinen hyvinkin kyseenalainen kohta josta äänestytin eduskuntaa sinne aselakiin jäi

että oikeus toimia ampuma asekouluttajana lakkaa jos ampuma asekouluttaja kuolee minä äänestytin salia siitä mutta eduskunnan ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä että tämmöinen kohta laissa pitää olla minun mielestäni se ei olisi ollut tarpeellista

arvoisa rouva puhemies edustajat heinonen kärnä ja mustajärvi käyttivät erittäin hyvät puheenvuorot kun tämä hallitus on luvannut purkaa normeja todellakin olisi hyvä että myös tässä asiassa edettäisiin ymmärrän toki että kaiken tämän paineen alla sitä ei ole voinut toteuttaa nyt mutta mutta aseenhankintasäännöksissä ja ja lupasäädöksissä todella olisi tekemistä omakohtainen esimerkki oman pojan kohdalta kun hän hankki ensimmäisiä ensimmäisiä metsästysaseita tai oikeastaan rinnakkaislupia niihin se vaati tuhannen ajokilometrin ajon että hän sai kaikki palikkatestit ja ja paperit kuntoon viisi eri käyntiä poliisiasemalla ja tuhat kilometriä minusta tässä asiassa pitää pystyä toimimaan vähän kevyemmin ja mitä tästä uudesta direktiiviehdotuksesta on sanottu allekirjoitan vahvasti tietysti voisihan sitä hymy suupielessä sanoa että ostetaan vaaleanpunaista maalia ja my little pony tarroja aseenkylkeen niin se ei ehkä näytä niin niin sotaisalta sitten mutta tosiasia on se että ei pidä hyväksyä sellaisia säännöksiä mitkä ovat normaalin metsästysharrastuksen tai ampumaharrastuksen esteenä

arvoisa rouva puhemies kaikki tyynni hyviä puheenvuoroja asiaan liittyen en itse ota kantaa sen enempää tuohon eusta tulevaan säädösten tekemiseen nyt tämä muutos mitä ollaan tekemässä on perusteltu ja valuvika aina tarvitsee korjata mutta haluaisin nostaa tässä kun puhutaan tulevan lainsäädännön mahdollisesta uudistuksesta että pitää huomioida tällä hetkellä poliisihallinnon omat toimenpiteet starttiaseiden luokittelemisesta ampuma aseeksi ja niitten luvanvaraisuus on jotenkin pöyristyttävää se mitä voidaan tässä yhteiskunnassa tehdä meillä on virkakoiria joita käytetään poliisitoiminnassa meillä on tietyt rodut joilta edellytetään tämän paukkuarkuuden toteamista ja se todetaan starttiaseella ja kun on kyse aseesta josta ei lähde luotia jota ei voida käyttää myöskään kaasuaseena koska siinä ei ole piippua niin on jotenkin pöyristyttävää ajatella että metsästäjät palveluskoiraharrastajat joutuisivat hakemaan lupia starttipyssyille tässä kohtaa kun tätä uutta aselakia tullaan ehkä jo tämän kauden aikana uudistamaan pitää huomioida se että pitää keventää mutta ei kevytmielisesti ja totta kai kuten tässä edustaja kalmari sanoi voidaan väriä muuttaa me voimme mennä rautakauppaan katsomaan kyllähän siellä on sitten jo pinkinvärisiä vasaroitakin mutta pinkinvärinen ase ei muuta luonnettaan vaan pitää suhtautua silti kaikissa näissä asioissa sillä vakavuudella ja myöntää ne tosiseikat että ampuma aseella tehdään joukko rikoksia ja ne ovat erittäin valitettavia se pitää aina kaikessa pitää silti mielessä

edustaja ja itse asiassa kaikki puheenvuorot ovat olleet hyviä hyviä ja kannatettavia tämä vastuullinen asekortti tai tai mitä nimeä siitä

on hyvä ajatus ja ja halusin ymmärtää edustaja kärnänkin puheenvuoron niin että ei hänkään ollut asettamassa tätä joidenkin kannattamaa aseiden kokonaismäärän rajaamista vaan vaan nimenomaan niin että kortti voisi oikeuttaa tiettyyn määrään ja sitten olisi joku muu askelmerkki siitä eteenpäin niin kuin edustaja mustajärvi totesi ei ole perusteltua tehdä mitään kriteeriä että viisi asetta seitsemän asetta tai jotain muuta meillä on hyvin erilaisia tilanteita ja vastuulliset metsästäjät käyttävät erilaisia aseita erilaisissa metsästystilanteissa ja sen takia tällainen valmistelu mitä tietääkseni on on suomessakin suunniteltu pitäisi kyllä nopeasti viheltää poikki ja ja luottaa suomalaisiin kokeneisiin metsästäjiin siinä että he tuovat uusia nuoria näiden harrastusten pariin ja ja toisinpäin itse olen ajatellut kaiken kaikkiaan tämän lupaprosessin jouduttamisessa sitä että sen että joku toimii nuhteettomasti ja vastuullisesti ilman rikosrekisteriä ilman mitään mitään ongelmia pitäisi olla kyllä sen pitkän harrastamisen rinnalla jo riittävä tae ja merkki siitä että voi voi uuden uuden aseen hankkia tällä voitaisiin kyllä poliisinkin voimavaroja vapauttaa lisää sinne todellisten rikollisten jahtaamiseen missä missä tarvetta on eikä eikä tällaiseen lupapapereiden taikka taikka kysymysten pyörittämiseen itsekin kävin vastaamassa kysymyksiin ja kun kysyttiin että tuntuuko sinusta että selkäsi takana puhutaan pahaa niin vastasin rehellisesti että ei vain tunnu vaan myös tiedän ja sain

halusin vain todeta että edustaja heinonen ymmärsi puheenvuoroni täysin oikein että kannatan sellaista lainsäädäntöä ja sellaisia lupamenettelyitä joissa nimenomaan kyetään vapauttamaan virkamiesresursseja sekä tekemään tämä meidän kokonaisjärjestelmä jollakin tasolla järkeväksi ei ole mitään järkeä siinä että nykyään joka kerta uuden aseen hankkiessaan metsästäjä tai ampumaurheilun harrastaja käy läpi aina sen saman menettelyn siinä ei kerta kaikkiaan ole mitään järkeä

on jopa esitetty ajatuksia että tulisi kieltää tällaiset aseen aseen näköiset ja pamahtavat välineet jollakin ihmeellisellä perusteella vaikka nämä ovat erittäin tärkeitä myös

rouva puhemies metsästys ja ovat harrastuksia jotka kasvattavat vastuullisuuteen niissä on erittäin selvät säännöt niissä vaaditaan jatkuvasti harrastajilta aivan erityistä tarkkuutta sen yhteispelin osaamista sen hallitsemista ja kaikkien niiden yhteisten pelisääntöjen noudattamista jos mikä niin tämä kasvattaa siihen vastuullisuuteen joka onkin tarpeen silloin kun puhutaan ampuma aseista siksi koska se on vastuullista ja vastuuta vaativaa ja vastuuta opettavaa sille pitää antaa mahdollisuuksia eikä kiristää jatkuvasti olen käytettyjen puheenvuorojen kanssa aivan samaa mieltä että nykyisellään tässä lupajärjestelmässä on menty jo kohtuuttomuuksiin sitä on syytä purkaa sekä harrastuksen näkökulmasta aivan erityisesti tietenkin että myöskin viranomaisten hallintopaineiden takia aivan selvää että lupaviranomaisella poliisiviranomaisella on kyllä muutakin tehtävää kuin olla edustaja heinosen kanssa palikkatestissä tavan takaa aina vain uudelleen ja uudelleen eihän siinä ole mitään järkeä vaan kyllä tämä ajatus siitä että aseajokortin suorittaa minkä jälkeen se uusien aseiden hankinta olisi kevyemmän menettelyn piirissä on kyllä erittäin harkitsemisen arvoinen kannatettava ajatus jota toivon mukaan lähdetään selvittämään sitten aivan erityinen erityinen hankaluus on tietenkin saada käsiaseita ja nyt pitää muistaa aina myöskin se että käsiaseet ovat monessa yhteydessä erittäin paljon turvallisempia kuin pitkäpiippuiset aseet ja tässä kaksi esimerkkiä toinen on pienpetojen pyynti joka on täysin välttämätöntä jota eivät tee ketkään muut kuin metsästäjät jotka pitävät vieraslajeja kurissa

myllykoski viittasi aseilla tehtäviin rikoksiin kuitenkin edellisellä aselain uudistuskierroksella puututtiin eniten alle kahdeksantoista vuotiaitten oikeuksiin ja kuitenkin sillä hetkellä oli ja nyt on tilanne se että alle kahdeksantoista vuotiaan laillisella aseella ei ole tehty yhtään henkirikosta on aika mielenkiintoinen tilanne että alle kahdeksantoista vuotias saa kyllä käyttää asetta mutta ei omistaa mutta sellainen vanhempi jolla ei tosiasiassa ole mitään kytkentää sen aseen käyttöön saa omistaa mutta ei käyttää siinä voi kyllä suhteuttaa kummassa se riski on sitten suurempi minun mielestäni pitäisi olla kyllä niin että silloin kun aseen aiemmin ennen kahdeksanteentoista ikävuottaan hankkinut henkilö joutuu lunastamaan tai lunastaa itselleen sen aseen ja myöskin oikeudet niin hänellä olisi maksuton lupakierros siinä vaiheessa ettei hän kolmen vuoden sisällä joudu kahteen kertaan maksamaan samasta asiasta meillä kuitenkin on yli kolmesataatuhatta metsästäjää kun siihen lisää ja asekeräilijät päästään puoleen miljoonaan ihmiseen elikkä tämä on on äärimmäisen tärkeä ja isoa kohderyhmää koskettava

arvoisa puhemies kun tässä nyt on kuultu lähinnä asepuolueen edustajien puheenvuoroja en sinänsä yhtään ihmettele sitä että ihmisiä jotka tietävät olevansa rehellisiä ja harkitsevaisia harmittavat erilaiset vaikeudet metsästys tai ampumaurheiluaseen jotta nyt kuva ei jäisi epätäydelliseksi kuitenkin totean sen toisenkin puolen että esimerkiksi henkirikosten määrässä suomi on länsi euroopan ja itä euroopan välissä suomessa tehdään väestöön suhteutettuna henkirikoksia noin kaksinkertaisesti verrattuna muihin pohjoismaihin enemmän kuin esimerkiksi bulgariassa unkarissa kroatiassa armeniassa bosnia hertsegovinassa kosovossa ja myös kouluampumisia on tehty suomessa laillisilla aseilla varmaan on niin niin kuin edustaja mustajärvi totesi että silloisia aselakeja olisi voitu toisinkin tulkita mutta kuitenkin haluan nyt vain nostaa esille sen että se toinenkin puoli on olemassa että aseet ovat vaarallisia ja niitä voidaan käyttää ihmisten vahingoittamiseen ja käytetään juuri tänään on uutisoitu että helsingin pitäjänmäellä on ollut piiritystilanne sen takia että poliisi on havainnut että on auto jossa on kaksi asetta pakolaisten vastaanottokeskuksen lähellä en tiedä ovatko nämä aseet laillisesti vai laittomasti hankittuja mutta kuitenkin aivan niin kuin liikennesäännöt suojelevat ihmisten henkeä ja terveyttä niin myöskin aselainsäädännön rajoitukset ovat sitä varten tietysti kaikki ehdotukset siitä että mikä voisi toimia paremmin vaikkapa tämä ajokorttiajatus ovat ihan tervetulleita

arvoisa rouva puhemies edustaja hassin olisi syytä perehtyä siihen millä tavalla näitä henkirikoksia suomessa tehdään yleisimmin käytetty ase henkirikoksissa on teräase ei suinkaan ampuma ase ja silloin kun ampuma asetta käytetään on yleisintä että käytetään luvatonta ampuma asetta itse asiassa on verrattain harvinaista että luvallisia ampuma aseita käytetään henkirikosten tekemiseen tästä kieltopolitiikasta ja sen toimivuudesta esimerkiksi käsiaseiden osalta meillä on hyvä esimerkki isosta britanniasta jossa päätettiin toteuttaa erittäin laaja viranomaisoperaatio kun kiellettiin kaikki käsiaseet kansalaisilta mitä tapahtui

puhemies lyhyesti vain edustaja hassille kun hän viittasi tai oikeastaan kysyi siitä että näitä järkeviä muutoksia otetaan kyllä vastaan kun niitä esiin tulee kaikista helpoin tapa miten saadaan hyvä toimiva aselaki ja kehitettyä sitä on ottaa nämä harrastajaryhmät aidosti mukaan valmistelutyöhön metsästäjät ja asekeräilijät heillä on valtavan paljon enemmän osaamista osaamista kuin sellaisilla virkamiehillä jotka välttämättä eivät ole aidosti kosketuksissa aseisiin metsästykseen ampumaurheiluun millään tavalla

arvoisa puhemies edustaja kärnä oikeastaan jo vastasi itse kun henkirikokset nostetaan esille niin niin on on rehellistä todeta että kyllä ne tapahtuvat pääasiassa teräasein leipäveitsillä mutta onneksi täällä salissa ei sentään vielä esitetä että ne kiellettäisiin ja tehtäisiin luvanvaraisiksi mutta on totta että valitettavasti näin on

arvoisa puhemies aktiivisena reserviläisenä urheiluammunnan harrastajana ja metsästäjänä haluan kiittää tätä käytyä keskustelua joka on sisältänyt erittäin paljon hyviä näkökantoja ja huomioita tästä tärkeästä aiheesta kuitenkaan sitten sortumatta aihepiirissä niin usein esiintyvään pyssypopulismiin on erittäin tärkeätä että nykyiset hyvät harrastusmahdollisuudet kyetään turvaamaan mahdollisimman pienellä byrokratialla mutta kuitenkin tinkimättä turvallisuudesta tässä on hyviä puheenvuoroja siitä miten turvallisuus voidaan taata ja miten turvallisuutta ei takaa byrokratia vaan hyvät toimintatavat oikeanlainen lainsäädäntö ja etenkin hyvät käytännöt tätä keskustelua on ollut ilo kuunnella ja uskon ja toivon että aihepiirin ympärillä käytävä keskustelu jatkuu tässä hyvässä rakentavassa hengessä sitä kautta me voimme turvata tätä turvallista aseiden käsittelyä säilytystä lupien myöntämistä koko prosessia mutta

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty todella hyvää keskustelua ja edustaja heinonen ja edustaja kärnä kärnä äärimmäisen hyvän esityksen toivat myöskin esille tästä korttimallista tämä olisi aivan tällä lailla eteenpäin vietävissä ja ja kun miettii sitä minkä edustaja leppä otti esille myöskin mitä on yhteiskunnallisesti niin minä haluan korostaa myös sitä että olemme me metsästäjiä tai emme itse aika paljon meidän arkielämäämme edesauttaa se että meillä on aktiiviset metsästäjät jotka tekevät tätä työtä pyyteetöntä työtä vuodesta toiseen ja sillä tavalla myöskin kouluttavat nuoria nuoria siihen mukaan elikkä se koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella että saadaan riistan tasapaino säilymään ja sitten aika paljon myöskin ammunnan harrastajista jotka harrastavat sitä muista syistä ja harrastusmielessä kuin myöskin metsästäjistä on on reserviläistoiminnassa mukana täytyy muistaa se että väistämättä tällaiset kaikki lainsäädännön kiristämiset vaikuttavat siihen meidän katumaanpuolustushenkisyyteen sillä tavalla että jos ollaan koko ajan kiristämässä mahdollisuutta harrastaa sitä aseharrastusta niin kyllä se maanpuolustustahtokin sitten on ehkä koetuksella

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys ja valiokunnan yksimielinen mietintö ovat kannatettavia tässähän ehdotetaan säädettäväksi kaupunkiraideliikennettä koskeva laki joka siis koskee metro ja raideliikennettä samalla säädetään valvontamaksusta ja myös siitä että liikenteen turvallisuusvirasto on se viranomaistaho joka vastaa näiden toimivuudesta on hyvä että tästä asiasta on valiokunnassa päästy yksimieliseen oppositiokin on ollut mukana mutta kun kyse on liikenteestä valitettavasti näyttää siltä että muuten hallituksen liikennepolitiikka on ajamassa raiteillaan suoraan päin tiiliseinää ja paljon yksimielisyyttä ei löydy oppositiohan on joutunut tekemään välikysymyksen hallituksen liikennepolitiikasta

presidentin luokse menoa ja tänään ilmoitettiin että sopu on löytymässä mutta juuri saimme viestin että että itse asiassa sopu on hyvin kaukana ja luottamus on käytännössä olematon hallituspuolueiden kesken niin kysyn läsnä olevilta hallituspuolueiden edustajilta kun tässä nyt näiden maakuntien asemasta on taisteltu eivätkö nämäkin panokset joita siellä hallituksen sisällä nyt on käytetty tähän taisteluun olisi kannattanut satsata siihen että pidetään maakuntien asemasta huoli turvaamalla junaliikenne ostopalveluliikenne jota te nyt olette leikkaamassa se voitaisiin turvata esimerkiksi sillä että pienennettäisiin yksi viidestoistaosa kaavailtua autoveron alennusta